ennen asialistaan siirtymistä kaksi muuta asiaa ensin informaationa perjantaista alkuperäisen suunnitelman mukaan silloin ei pitänyt istuntoa olla mutta lisäbudjetin ilmoittamiseksi pidämme istunnon siinä istunnossa lisäbudjetti ainoastaan ilmoitetaan saapuneeksi ja siitä alkaa aloiteaika eli siinä istunnossa ei keskustella eikä siihen istuntoon oteta muita asioita istunto on normaaliin aikaan ja sitten toinen asia kahdeksastoista kolmatta vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä oli eduskuntavaalit ja silloin valittiin eduskuntaan kolme edustajaa jotka oli valittu heti sodan jälkeen vuonna neljäkymmentäviisi eli hertta kuusinen johannes virolainen ja käkelä mutta heidän joukossaan oli myös helsingin vaalipiiristä valittu erkki tuomioja yhdeksällätuhannellasadalla äänellä muita valittuja olivat muun muassa puhemieheksi valittu rafael paasio niilo tarvajärvi erkki huurtamo juha rihtniemi ahti karjalainen veikko vennamo sylvi saimo kalevi sorsa ja lähes kaksisataa muuta edustajaa viisikymmentä vuotta sitten siitä on pitkä aika nuori edustaja tuomioja valittiin heti ulkoasiainvaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi sekään ei ole aivan tavallista tavallista näinäkään aikoina hyvä veljemme erkki olet tehnyt valtavan työn ja se työ jatkuu edelleen olit nuorena aktiivinen keskustelija sekä tässä talossa että talon ulkopuolella edustaen parhaita parlamentaarisia perinteitä ja olet sitä edelleen kuulin että viime yönäkin eilispäivän keskusteluun otit otit osaa osaa olet esimerkki siitä mitä pitkäaikainen parlamentaarisuuteen paneutuva ja omistautuva edustaminen tarkoittaa näillä sanoilla lämpimät onnittelut tästä merkkipaalusta